Euroopan unionissa meidän on mietittävä, millä tavalla me voisimme olla osaltamme tukemassa rauhan kehitystä ja millä tavalla väkivalta voidaan lopettaa.